Arvoisa puhemies, äänestin päätöslauselman puolesta. On erittäin hyvä asia, että suhteet Irakiin saataisiin normalisoitua ja apu heille EUn taholta pystyttäisiin myöntämään. Kaksi kohtaa kuitenkin, joihin haluaisin kiinnittää huomiota. En ole niinkään näiden haarakonttoreiden perustamisen puolesta. Pitäisi katsoa tarkasti mihin niitä tarvitaan ja mihin ei.

ICCn tarkistuskonferenssin perussäännön mukaan tämä Irakin sota täytti hyökkäysrikoksen tunnusmerkit, ja olisin halunnut äänestää tässä kuten vihreät ovat esittäneet.